Arvoisa puhemies, vuoden 2009 maaliskuisen vallanvaihdon jälkeen poliittinen tilanne on edelleen epävakaa ja uusia levottomuuksia on esiintynyt Madagaskarilla koko ajan.

Tätä kriisiä yritetään parhaillaan ratkaista siten, että eteläisen Afrikan kehitysyhteisö SADC on kutsunut 11 madagaskarilaista poliittista puoluetta huippukokoukseen Botswanaan. Kolme keskeisintä oppositiopuoluetta on kuitenkin kieltäytynyt tästä tiekartasta, koska siinä Rajoelinalle annetaan vielä mahdollisuus jatkaa vallassa seuraaviin vaaleihin asti. Rajoelina on tähänkin mennessä pettänyt kaikki mahdolliset aiemmat sopimusyritykset. Miksi siis luottaa häneen tälläkään kertaa? Sen tähden EUn ja kansainvälisen yhteisön on puututtava tilanteeseen, ja tämä Rajoelinan laiton hallitus on saatettava loppuun.